Tässä mietinnössä sitä on toteutettu, mutta tätä työtä pitää jatkaa edelleenkin hyvin tiiviisti. Pidän tärkeänä sitä, että säästöjä on etsitty myös pienistä puroista, eri kohteista. Varmasti esimerkiksi siivous ja kunnossapitotoimista säästäminen on yksi keino, mutta ehkä kaipaisimme myös suurempia linjanvetoja kuin saippuan säästäminen. Tämän vuoden puolella parlamentti äänesti syksyn tuplaistunnon muuttamisesta yhdeksi viikon istunnoksi Strasbourgissa. Tämän parlamentin kuukausittaisen täysistuntorallin saattaminen päätökseen toisi mm. huomattavia säästöjä myös parlamentin budjettiin.